Arvoisa puhemies, julkisiin hankintoihin kohdistuu suuri mielenkiinto. Julkiset tavara palvelu ja rakennuskustannukset, hankinnat, ovat lähes 20 prosenttia EUn kansantulosta.

On siis ymmärrettävää, että kansalaiset ovat kiinnostuneita siitä, miten nämä hankinnat tehdään, miten rahat käytetään.

Tämä on hyvä asia, mutta toisaalta meidän on myönnettävä, että tämä myös kyllä vaikeuttaa julkista hankintaa ja kilpailuttamista, koska nämä ovat arvostusasioita.

Tämän lainsäädännön tarkoituksena oli uudistaa ja yksinkertaistaa tätä julkista hankintaa.